toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenes neljättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anna kontula katja hännisen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monisteena jaettu edustajille

lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

keskustelun aloittaa edustaja pauli kiuru

hyvät edustajat pyydän siirtämään keskustelut salin ulkopuolelle niin

arvoisa rouva puhemies eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialalleen kuuluvin tavoin tehtäviin kuuluu lisäksi eduskunnan keskusarkistona toimiminen eduskunnan kirjasto on myös julkinen keskuskirjasto oikeudellisen tiedon yhteiskunnallisen tiedon ja ja eduskuntatiedon sektoreilla se palvelee kaikkia jotka tarvitsevat tarvitsevat tietoa oikeudesta yhteiskunnasta ja politiikasta vuosi kaksituhattaviisitoista oli ensimmäinen kokonainen vuosi peruskorjatuissa tiloissa sekä asiakkaat että kirjaston henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä peruskorjattuihin tiloihin suunnittelussa huomioitiin myös esteettömyys on myönteistä että sekä uusien että aktiivisten asiakkaiden määrät olivat kertomusvuonna nousussa samoin nousivat ja kuvalainojen määrät eduskunnan verkkosivu uudistus muutti valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hakutoiminnon kirjaston henkilökunta neuvoi ja koulutti hakujärjestelmän käytössä eduskunta asiakkaita sekä kaikkia avoimissa tilaisuuksissa kansalaisinfossa avoimia koulutuksia tarjottiin muun muassa muun muassa säädöslähteistä eu asioiden käsittelystä suomessa ja lainsäädäntöprosessin tiedonlähteistä kirjaston järjestämiin koulutuksiin osallistui kertomusvuonna yhdeksänsataakuusikymmentä henkilöä

kirjaston tietopalvelu tekee tietotukiyhteistyötä valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa avustaen avustaen ministeriöiden säädösvalmistelua taustoittavilla tiedonhauilla lisäksi valtiontalouden tarkastusvirastolle tehdään laajoja aineistohakuja

lainaus neuvonta sekä tietopalvelun lisäksi kirjaston tietoasiantuntijat toimittavat tietopaketteja ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista sekä yhteiskunnallisista ja historiallisista aiheista tietopaketeista on saatu asiakkailta positiivista palautetta verkkopalvelujen kokonaisuudistus työllisti kirjaston henkilökuntaa verkkosivu uudistuksen myötä kirjaston verkkosivut integroitiin osaksi eduskunnan verkkosivustoa kirjastolla on vetovastuu eduskunnan avoimen datan hankkeessa eduskunnan hallintoasioiden kirjaamotoiminnot siirrettiin kaksituhattaviisitoista alusta arkiston yhteyteen

kirjastossa järjestettiin vuoden aikana seitsemän näyttelyä veteraanikansanedustajien haastattelut jatkuivat suunnitellusti muistitietoarkistoon kirjastossa työskenteli vuoden lopussa kolmekymmentäyhdeksän henkilöä ja budjetin toteutuma oli kolme pilkku kolme miljoonaa euroa eduskunnan kirjasto on arvostettu työpaikka tästä esimerkkinä on se avoinna olleeseen palvelujohtajan virkaan haki neljänkymmenenkahden erittäin pätevää henkilöä

arvoisa rouva puhemies eduskunnan kirjaston arvopohja ja toiminta vahvistavat demokratiaa sananvapautta luotettavan tiedon saavutettavuutta vapaata lehdistöä sekä rakentavaa kansalaiskeskustelua ja vaikuttamista

puhemies eduskunnan kirjasto on hyvin tärkeä instituutio niin kuin tässä kuulimme yleisesti ottaen tietenkin kun aiheena ovat kirjastot haluaisin kiinnittää huomiota siihen hallitusohjelman erittäin huolestuttavaan kirjaukseen jossa tällaisten erilaisten normitalkoiden nimissä ollaan haluamassa antaa lainsäädäntöä jossa todetaan käytännössä katsoen että lakia ei tarvitsisi noudattaa esimerkiksi kuntien kirjastotoimen osalta tai nuorisotoimen osalta tiettyjen vapaan sivistystyön toimien osalta tietenkin siinä suhteessa keskustelua sen suhteen kuinka tuhoisaa tämänkaltainen säätely olisi suomalaiselle arvokkaalle hienolle tasa arvon turvanneelle kirjastojärjestelmälle ei ole kenenkään edun mukaista jos kunnissa päästetään resurssipulan tai uuden säätelyn vuoksi kirjastotoimi rapautumaan haluan tässä yhteydessä lausua ilmi myös vakavan huolen suomalaisen kirjastolaitoksen tulevaisuudesta sillä me kaikki tiedämme sen merkityksen historian matkan varrella ja tulevaisuudessakin sillä riittää kaikkinensa hyvin paljon tehtävää

puhemies olen veteraanikansanedustajien muistitiedon keräämisestä puhunut täällä ennenkin ja tuntuu siltä että minusta tulee veteraanikansanedustaja ennemmin kuin vieressäni istuvasta edustaja zyskowiczista taikka eturivissä istuvasta kanervasta minun mielestäni voisi olla perusteltua tehdä näitä haastatteluja myös tällaisista konkareista jotka täällä ovat istuneet vähintäänkin puolikkaan miehen iän jos eivät jo tämän ikäisen miehen koko iänkin kysyisin puheenjohtajalta voisiko tässä olla paikka näitä konkareita haastatella myös edustaja tuomioja ja ja monet muut ovat sellaisia joita olisi hyvä haastatella tässä sivulla kaksikymmentäkolme on entisen pääsihteerin kuva hänellä on sen näköinen ilme että hänellä olisi jotain kerrottavaa kysyisin että kun hän kaksikymmentäneljä vuotta toimi pääsihteerinä niin

tällaista konkaripääsihteeriä kun tuntuu siltä että hän ei ole muistelmia ainakaan toistaiseksi tekemässä tulisivat tätä kautta hänen ajatuksensa sitten historiankirjoittajien

arvoisa rouva puhemies ensin kiitän edustaja hoskosta hänen puheenvuorostaan sillä hiljaisuus on käsite joka harvoin liitetään eduskuntatyöhöni edustaja viitaselle olisin myös vastannut kun hän vei keskustelun vähän laajemmin kirjastoihin että tässä hallituksen aikeessa purkaa niitä pakottavia normeja jotka koskevat kuntien toimintaa on tietysti kyse siitä kuinka pitkälle me lainsäätäjinä luotamme suomalaisten kuntien päättäjiin ymmärrän huolen kirjastotoimen nuorisotoimen ja muiden sektoreiden tulevaisuudesta eri kunnissa mutta toisaalta kun me arvostamme kunnallista itsehallintoa kun me tiedämme että meidän hyviä ystäviämme yli puoluerajojen istuu kuntien keskeisissä päätöksentekoelimissä tietysti toinen näkökulma olisi se että luottaisimme siihen että vaikka valtio ei niin tarkkaan enää säätelisi näitä asioita niin kuntapäättäjät pitäisivät huolta kansalaisten tärkeistä

arvoisa rouva puhemies kyllä minusta on syytä myös tällä tasolla kantaa hyvin vakavaa huolta siitä mikä on kirjastojen tulevaisuus kunnissa on usein resurssipula ja silloin myös valtion toimijoiden on omalta osaltaan varmistettava että tätä meidän arvokasta järjestelmäämme ei kerta kaikkiaan ajeta alas siksi en ole yhtään yllättynyt siitä että suomalainen kulttuuriväki kirjastoväki kaikki ovat käyneet tätä huolestunutta keskustelua hallituksen esityksistä noin yleisesti kun muutenkin puhumme kirjastojen tulevaisuudesta niin mehän olemme sosialidemokraatteina esittäneet myös sitä että nämä ajat ovat hyviä aikoja rakentaa ja korjata niinpä olemme omassa vaihtoehtobudjetissamme esittäneet esimerkiksi konkreettisia toimia jotta voisimme näinä aikoina turvata lasten lukuharrastusta ja ihmisten mahdollisuutta käyttää kirjastoja niin että me käyttäisimme rahaa siihen että kirjastoja kunnostetaan korjataan rakennetaan etenkin kun nyt hallituksen suunnitelmissa on lopettaa kokonaan nämä kirjastorakentamisen määrärahat

arvoisa rouva puhemies kirjastolaitos on rakennuksena ja instituutiona arvokas ja vanha ja ja eduskunnan kirjasto edustaa juuri sitä siellä seinällä lukee hys hiljaa kirjastolla on korvat täällä puhutaan hiljaisesta tiedosta mikä on tärkeää hiljaisuus on vastauksena sietämätön sanoi charles dickens mutta hiljaisuus kuuluu kirjastoihin tein joku aika sitten espoon valtuustossa aloitteen siitä että hiljaiset tilat palautetaan kirjastoon koska on paljon kirjastoja missä tilat ovat lähinnä tällaista oleskelu ja monitoimitilaa onkin ilo kertoa että vastauksena siihen kaupunki otti asiasta onkeensa ja meille on tulossa peräti satakaksikymmentäseitsemän neliötä uutta tilaa ja siitä osa tulee hiljaiseen tilaan muun muassa uudessa ison omenan kirjastorakennuksessa joka valmistuu tämä asia on hyvin tärkeä että me säilytämme myös jonkun paikan meillä missä on rauha ja missä on tyyneys ja missä ihmiset voivat rauhassa lukea ja viettää aikaansa tämä kirjastojen muuttuminen olohuoneiksi ja oleskelutiloiksi on mielestäni täysin väärä kehityssuunta suomessa

tarvitse olla entinen kulttuuriministeri että voi puhua kirjastojen puolesta ja kantaa huolta siitä että kirjastot ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla myös jatkossa arvostan suuresti edustaja zyskowiczin teräviä kommentteja usein keskustelussa mutta nyt täytyy sanoa että edustaja zyskowiczin kirves kyllä karahti oikein isoon kiveen ja toivottavasti sitten jatkossa tulee terävämpiä kysymyksiä nimittäin kyllä kirjasto kuuluu semmoisiin peruspalveluihin joiden täytyy olla kaikkialla saatavilla ei se voi riippua siitä mitä kuntapäättäjät kussakin talousahdingossa päättävät se on samanlainen koko meidän sivistykseemme ja ja pärjäämiseemme liittyvä yhteinen ominaisuus kuin vaikkapa peruskoulu joka sekin täytyy kaikkien järjestää jokaisen kunnan täytyy huolehtia peruskoulutuksesta tässä pitää olla harvinaisen kirkkaana mielessä että kirjastopalvelut ovat se meidän kansallisen kulttuurimme todellisen

arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä että kirjastoilla on hieno historia ja tärkeä rooli suomalaisessa arjessa ja sitä niillä varmasti tulee tulevaisuudessakin olemaan itse asiassa kuitenkin aika monissa paikoissa on ollut myös sitä kehitystä nykylainsäädännönkin aikaan että palvelut ovat keskittyneet kuntaliitosten myötä vain siihen

pääministeri sipilän hallitus on ryhtynyt myös toimeen palveluiden sähköistämiseksi itse asiassa tulevaisuudessa kirjastot ovat entistä enempi sellaisia paikkoja että nämä palvelut ovat saavutettavissa erilaisilla keinoilla mutta pidän yhtä lailla huolta tulevaisuuden kirjastoista kuin täällä edustajat viitanen ja heinäluoma ne ovat arvokas juttu olleet ja tulevat sitä suomessa tulevaisuudessakin olemaan

arvoisa rouva puhemies ei kansa elä vain leivästä kuuluu vanha sanonta tarvitsemme myös sivistystä ja hengen sivistystä ja tässä suhteessa suomalainen kirjasto on kyllä meidän henkisen ja tasa arvomme voi sanoa kirkkain timantti tässä suhteessa on on kyllä todella valitettavaa että jatkossa voi olla mahdollista se tilanne että kirjastopalvelut eivät ole tasapuolisesti eri kunnissa saatavilla saattaa olla mahdollista että tulee isojakin aukkoja säästöpaineissa puutun myös edustaja zyskowiczin kommentteihin jotka yleensä todella ovat teräviä kun hän tässä sanoi että hän luottaa kuntapäättäjiin niin tässä ei ole kyllä nyt hallituksen toiminnassa logiikkaa kun näistä terveysmaksuista puhuttiin silloin hallitus sanoi että luotamme kuntapäättäjiin sitten kun kuntapäättäjät sanoivat että me emme halua tehdä näitä säästöjä niin nyt sitten hallitus sanoo että nyt niitä pitää leikata jostain muualta edustaja zyskowicz luottaako hallitus kuntapäättäjiin vai ei

puhemies kiitän arvostavista kommenteista en itse asiassa ottanut vahvasti kantaa sen puolesta että riittää että luotamme kuntapäättäjiin vaan tarkoitukseni oli edustaja ensimmäisen puheenvuoron johdosta tuoda esiin asian molemmat puolet eli toisaalta kaikki se mitä täällä on hyvää sanottu kirjastolaitoksen merkityksestä sekä suomen kansan historiassa että tänä päivänä ja varmasti myös tulevaisuudessa pitää paikkansa ja minun on siihen helppo yhtyä halusin vain tuoda esiin sen näkökulman mikä on niiden pohdiskelujen taustalla joita hallituksen piirissä on käyty siitä että kuntien toimintaa ei säänneltäisi nykyiseen tapaan niin tarkasti valtakunnan tasolla eduskunnassa tehtävillä laeilla vaan annettaisiin kuntapäättäjille lisää liikkumatilaa tällainen ajattelu siinä oli taustalla en sanonut että juuri tässä asiassa olisi näin hyvä tai tärkeätä menetellä

rouva puhemies on erittäin hyvä kuulla että edustaja zyskowiczkin on sitä mieltä että välttämättä ei tarvitsisi näin menetellä siksi kyllä haluan nyt hallituspuolueille heittää palloa siinä että älkää menetelkö näin viime kaudella käynnistettiin kirjastolain kokonaisuudistus ja ja olisi pähkähullua että lainsäädäntöä uudistetaan toisella kädellä ja toisella kädellä ilmoitetaan että hei teidän ei tarvitse noudattaa lakia minä näen tässä aika suuria uhkakuvia synkkiä pilviä varsinkin kun sitten tämä resurssipula on tosiasia en näkisi missään tilanteessa perusteltuina jotka tosiasiassa tulevat johtamaan kirjastolaitoksen rapautumiseen ja alasajoon niille ei ole mitään perusteita tietenkin kun hallitus on ottanut nyt joissain hölmöimmissä esityksissään takapakkia niin voisiko nyt tässäkin suomalaisen kulttuurin ja kirjallisuuden kansalaisten lukuharrastuksen lukutaidon edistämisen nimissä tehdä takapakkia ja yhdessä päättää että turvaamme suomalaisen kirjastolaitoksen tulevaisuuden me tiedämme että kansa rakastaa joka kerta kun joku kirjasto meinataan jossain kunnassa lakkauttaa kyllä siellä aikamoinen kansanrintama on sanomassa että ette vie minun kirjastoani lähikirjastokin on hyvin tärkeä ja tänä päivänä esimerkiksi lähiöissä ja muualla täytyy olla näitä palveluja saatavilla
arvoisa puhemies puhutaan nyt ihan rehellisesti tästä tästä asiasta tarkoituksena oli kuitenkin saada aikaan säästöjä se oli tämän koko harjoituksen lähtökohta ei niinkään se että kunnallista itsehallintoa tässä vahvistettaisiin silloin lopputulos hallituksen toiveesta on se että myös kirjastomäärärahoista kunnat säästäisivät rahaa tämä tarkoittaa sitä että tämä elintärkeä palvelu heikkenisi ja sitä on syytä vastustaa kirjastot ovat suomalaisen sivistyksen kulmakivi ja myöskin suomalaisen pisa menestyksen ja lukutaitomenestyksen kulmakivi piilee juuri kirjastoissa se se tarkoittaa myöskin sitä että että maahanmuuttajille kirjasto on myös paikka jossa voi kokoontua tehdä läksyjä ja ja sopeutua paremmin suomen kieleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan eduskunnan kirjasto on hyvin resursoitu laitos se on tutkimukselle ja tutkijoille äärimmäisen tärkeä mutta asiakkaat eivät ehkä ole löytäneet sinne parhaalla mahdollisella tavalla tämä on vastakohtana sille että suomalaisten kunnallisten kirjastojen käyttöaste on valtava ja

rouva puhemies on todellakin niin että suomessa kirjastojen ystäviä ovat kaikki ja kunnat varmasti pitävät huolen siitä että kirjasto on se asia jonka jonka puolesta halutaan tehdä töitä ja jota halutaan kehittää näin on kotikunnassanikin mutta mitä sitten tulee tähän taloudenpitoon niin sekin on huomioitava kuntapäättäjien että kun valtiovalta lähettää aina sanktioita leikkaamalla sitä sun tätä sekin on yleisen taloustilanteen yleisen taloustilanteen sanelema totuus sekin on on otettava huomioon koska siinähän pahimmillaan käy niin että jos ei pidä taloudestaan huolta ja mennään sitten asteikolla kriisikuntaan niin se johtaa taas sitten siihen tilanteeseen jossa kunta pistetään selvitystilaan minkä jälkeen valtioneuvosto tekee päätöksen ja todennäköisesti liitos tapahtuu lähimpään naapurikuntaan mikä parhaaksi siinä tilanteessa katsotaan siinä tilanteessa ei ole sitten enää valintakeinoja elikkä kyllä tämä talouden talouden hyvän tason pitäminen kunnissa on kaikille kunnan luottamushenkilöille ja virkamiehille asia numero yksi mutta valtiovallan on pidettävä huoli myös siitä että työllistämismahdollisuuksia tulee muuallekin kuin keskuspaikkoihin muutenhan tämä suomi kuolee

arvoisa rouva puhemies hallitus suhtautuu erittäin arvostavasti kirjastolaitokseen ja siitä esimerkkinä on se että aivan tähän lähelle nousee tällä tällä vaalikaudella keskustakirjasto se on sadan miljoonan euron hanke johon valtion tukea tulee kolmekymmentä miljoonaa euroa niin että se on erittäin suuri huomionosoitus kirjastolaitokselle edustaja heinonen nosti keskusteluun veteraanikansanedustajien haastattelut viime vuonna niitä tehtiin kolmetoista kappaletta kaiken kaikkiaan veteraanikansanedustajia on haastateltu yhdeksänsataakolmekymmentäkaksi kappaletta työ etenee mutta tullakseen veteraanikansanedustajaksi täytyy olla entinen kansanedustaja ja me tiedämme että kanerva ja zyskowicz varmasti jatkavat pitkään joten he eivät tällä tietämällä pääse haastatteluun vähään aikaan sen sijaan hyviä uutisia kysymykseesi pääsihteeri tiitinen tullaan haastattelemaan hän on suullisesti lupautunut että hän on käytettävissä ja hän pystyy syventämään sitä tietoa mikä mikä tähän eduskuntatyöhön liittyy ja tuomaan toisen näkökulman hieman erilaisen näkökulman kuin mikä kansanedustajilta itseltään nousee

kirjaston puheenjohtajalle edustaja kiurulle tästä vastauksesta on hienoa että että tällainen kokenut virkamies väistynyt pääsihteeri seppo tiitinen saadaan tähän kokonaisuuteen mukaan minun mielestäni se on hyvä pitää mielessä että meillä on talossa monia pitkän linjan tekijöitä ja ja tämä on ehkä hyvä perinne aika aika ajoin katsoa onko sellaisia henkilöitä joilla olisi kerrottavaa tulevaisuuden tutkijoille ja niin kuin tässä

hallituksen ja hallituspuolueiden logiikan kanssa päätä eikä häntää toisaalta sanotaan että me kaikki rakastamme kirjastoja ja ja niin kansa rakastaa mutta samaan aikaan hallitus antaa sen signaalin kuntapäättäjille että säästäkää muun muassa kirjastoista näiden normitalkoiden nimissä ettekö te arvoisat hallituspuolueen edustajat ole nähneet ja kuulleet sitä huolta minkä tämä hallitusohjelma aiheutti se tuntuu pähkähullulta että sanotaan että että lakia ei tarvitse noudattaa näissä asioissa ihan sama pätee nuorisotoimen tämän kaltaisiin kysymyksiin tämä on hyvin vakava iso asia mikä äärellä olemme olen siitä tyytyväinen että täällä on tullut hallituspuolueiltakin ymmärtämystä ylipäätään kirjastolaitosta kohtaan toivon että voisitteko viedä terveiset teidän ministerillenne arvoisat edustajat zyskowicz ja heinonen että tämä hanke kerta kaikkiaan on kestämätön ja se on peruttava eli hallituksen ei tule ajaa alas suomalaista hienoa kirjastolaitosta
sitten puhujalistan pariin edustaja heinonen on siinä ensimmäisenä
arvoisa rouva puhemies eduskunnan kirjaston kertomuksesta olemme vuosittain käyneet täällä keskustelua ja ja tietysti monien isojen keskustelujen ympärillä tämä tuntuu aina vähän pienemmältä asialta mutta kun itse aikanaan ensimmäisen eduskuntakauden sain olla myös eduskunnan kirjaston hallituksessa ja silloin

halutaan ymmärtää tai tiedetään usein ajatellaan että siellä on kirjastokin kansanedustajien käytössä mutta tällä kirjastollahan on paljon paljon isompi isompi merkitys on usein mukava ollut huomata miten nuoret ovat löytäneet eduskunnan kirjaston ja hyödyntävät sitä

peruskorjaus saatiin päätökseen ja viime vuosi oli ensimmäinen uusissa tiloissa on myönteistä nähdä myös se että ihmiset ovat löytäneet takaisin tämän tämän kirjaston asiakkaiksi lainojen määrät eivät toki ole vielä aivan sillä tasolla kuin ne ennen remonttia olivat mutta siellä on selkeä nousu yksitoista pilkku neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna uskon että se tästä jonkin verran vielä tulee kasvamaan vaikkei aivan niihin lukuihin ehkä enää tulla pääsemään sähköisiin

yksi hieno uutinen tässä lyhyessä täysistunnossa oli se että tullaan haastattelemaan myös väistynyt arvostettu pääsihteeri seppo tiitinen tähän muistitiedon keräysprojektiin toivottavasti myös kansanedustajat kanerva zyskowicz ja ja esimerkiksi tuomioja saadaan saadaan mukaan sillä on tärkeää että tieto on kansissa
arvoisa rouva puhemies kyllä muistitiedon kerääminen ja hiljaisen tiedon saattaminen kansioihin on tärkeää ja sille löytyy kannatusta eduskunnan kirjasto on arvokas ja perinteinen ja on juuri sellainen kirjasto jollaisena me olemme tottuneet kirjaston siellä on rauhallista ja hiljaista ja tämä kehitys ei ikävä kyllä niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossani jo otin esille ole kaikissa kirjastoissa samanlaista tämä on se mitä kyllä kaivataan eli eli tosiaan kirjastot ovat joissakin paikoissa hyvinkin meluisia

kaipaavat hiljaisten tilojen puute on noussut ongelmaksi monissa kirjastoissa ja monilla paikkakunnilla tosiaan espoossa valtuutetut ottivat tähän hyvin kantaa ja tein tein valtuustoaloitteen jotta hiljaisia tiloja palautettaisiin niille jotka niitä kaipaavat opiskelijat muun muassa hakevat paikkaa missä voivat opiskella ja tehdä tehtäviään aloite sai hyvin kannatusta myös kuntalaiskysely asiasta tehtiin paikallisen länsiväylä lehden toimittamana ja kahdeksankymmentäneljä prosenttia haastatteluun vastanneista oli sitä mieltä että kyllä hiljaisille tiloille on kysyntää ja ne eivät saa kadota kirjastoista meille on tosiaan tulossa yli sata neliötä uutta tilaa espooseen ja siitä osa hiljaiseen kirjastoon myös kauklahden kirjastossa on otettu käyttöön hieno käytäntö henkilöt voivat päästä omilla kirjastokorteillaan sisälle ilman että siellä on valvojia se antaa vastuuta ja ja vapautta mutta myös sitä että on olemassa jossakin tila missä on rauhallista ja mukavaa tutustua kirjoihin se on auki kello kymmeneen asti illalla tämän ovat opiskelijat ja nuoret ottaneet